Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, valiokunnassa on tehty esittelijän johdolla hyvää työtä, sillä tulevaisuuden eurooppalaiset työpaikat edellyttävät uudenlaisia taitoja ja valmiutta myös liikkuvuuteen. Tällä hetkellähän vain noin hieman yli kaksi prosenttia meistä eurooppalaisista asuu ja työskentelee vieraassa jäsenmaassa. Talouskriisi ja rakenteelliset tekijät, kuten globalisaatio, tekninen kehitys, väestön ikääntyminen ja siirtyminen entistä energiatehokkaampaan talouteen, edistävät eurooppalaisten työmarkkinoiden nopeaa muuttumista.

Jotta Eurooppa voisi tarjota työmahdollisuuksia kaikille sekä tukea talouden kilpailukykyä ja kestävyyttä, se tarvitsee ammattitaitoisia, innovatiivisia ja ennakkoluulottomia ihmisiä. Uskon, että tämä sosiaalisia muutoksia ja innovaatiota koskeva ohjelma, joka yhdistää kolme entistä ohjelmaa, pystyy entistä paremmin vastaamaan näihin työmarkkinoiden uusiin haasteisiin.

Sillä on monia nuoria nimenomaan rohkaistu työskentelemään ulkomaille. Toivotaan, että tällä uudella ohjelmalla pystytään vastaamaan edelleenkin näihin haasteisiin.